Arvoisa puhemies, tuomiovallan riippumattomuuden ja sen päätösten laillisuuden kunnioittaminen on yksi demokraattisen oikeusvaltion ja yhteiskunnan elinehdoista. Jokainen ihminen ansaitsee oikeuden reiluun oikeudenkäyntiin, ja riippumattoman oikeusistuimen tuomiota on kunnioitettava.